Arvoisa puhemies, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus on tärkeä dokumentti. Se on itse asiassa todella tärkeä dokumentti, jos siitä otetaan myös opiksi.

Muun muassa maataloudessa ja aluepolitiikassa jäsenvaltioiden viranomaisilla oli useimmiten tarpeeksi tietoa, jotta he olisivat voineet korjata nuo virheet.

Niitä täytyy yksinkertaistaa ja rahalle pitää saada enemmän vastinetta.

Meidän täällä parlamentissa pitää pyrkiä selkeyttämään päätöksiä. Ennen kaikkea jäsenvaltioiden täytyy tarttua toimeen ja lopettaa tämä veronmaksajien rahojen väärinkäyttö. Olisi kyllä kohtuullista, että jäsenvaltioita edustava neuvosto olisi täällä tänään paikalla, mutta eipä vaan näy. Yhtä lailla, jos yhteisten varojen käytöstä halutaan pitää yhteistä huolta, täytyy tilintarkastustuomioistuimella ja tällä parlamentilla olla siihen riittävästi valtuuksia.